Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, paljon siteerattu sanonta on, että maailman ongelma ei ole pahan paljous vaan hyvän hiljaisuus. Vaikka kansainvälinen yhteisö ei ole ollut tyystin hiljaa, niin turhautuneisuus ja voimattomuus ovat varmaan ne sanat, jotka parhaiten kuvaavat yhteisön tuntoja Syyrian tilanteessa. On surullista, että emme pysty tekemään muuta kuin lukemaan YKn sotilastarkkailijoiden raportteja yhä kasvavista määristä siviiliuhreja, verenvuodatusta ja ihmisoikeusrikkomuksia. Tarkkailijat raportoivat siitä, että Syyrian hallituksen joukot tekevät suunniteltuja hyökkäyksiä siviilikohteisiin eli tarkoituksena on surmata siviilejä. YK on lisännyt nyt ensimmäistä kertaa Syyrian hallituksen joukot sellaiselle listalle, jotka värväävät, tappavat ja hyväksikäyttävät lapsia aseellisissa selkkauksissa. On aivan selvää, että EUn on käytettävä kaikki mahdollinen vaikutusvalta Venäjän ja Kiinan suhteen, mutta myös useat arabimaat ovat ratkaisevassa asemassa, erityisesti Jordania. Syyrian tilanne aiheuttaa kasvavaa epävarmuutta koko alueella, esimerkiksi Libanonissa armeija on tällä hetkellä onnistunut lopettamaan väkivallan uskonnollisten ryhmien suhteen.

Olisinkin kysynyt arvoisalta komissaarilta, miten kansainvälinen yhteisö voi tukea tässä tilanteessa naapurimaihin paenneita pakolaisia ja humanitaarisen avun koordinointia alueella.